Strategiassa onkin katsottava viljelijää ja tilatasoa kauemmas varastointia, käsittelyä, pakkaamista, jakelua ja ruokahävikkiä.

On ymmärrettävä, että vain kannattava maatila voi tuottaa ruokaa ja olla hyväksi, myös ilmastolle. Siksi tässä strategiassa on luotava vielä vankempi pohja sille, että koko ruokaketju on kestävä, myös tilojen kannattavuuden ja tuottajan elintason kannalta.

Arvoisa komissaari, tähän meidän on pyrittävä että eurooppalaiset nuoret voivat jatkaa tätä arvokasta ammattia.